EUn vaatimukset ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta näyttävät lähinnä harhaisen ja ruosteiseen haarniskaan pukeutuneen Don Quijoten taistelulta tuulimyllyjä vastaan, kun sitä vertaa EUn jäsenvaltioiden harjoittamaan tuottoisaan asekauppaan.

27 ulko ja turvallisuuspolitiikan yhteensovittaminen ei ole tehtävistä helpoin ja haaksirikosta ei voi syyttää yksin kapteenia. Jäsenvaltioilla on oikeus omaan ulkopolitiikkaansa. Me voimme kuitenkin odottaa kipparilta yhtä tai kahta asiaa, nimittäin aloitteellisuutta ja ideoita, ja näitä odotamme edelleen.